Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitos esittelijöille erittäin hyvästä ja omistautuneesta työstä. Koko maailmassa metsien ja maankäytön muutosten arvioidaan aiheuttavan noin viidesosan kaikista kasvihuonekaasupäästöistä eli jonkun verran enemmän kuin kaikki maailman liikenne yhteensä. Monien arvioiden mukaan metsiin ja maankäyttöön liittyvät toimet kuuluvat myös halvimpiin tapoihin suojella ilmastoa, mutta samalla asettuvat kyseenalaisiksi monet perinteiset toimintamallit ja siksi asiaan liittyy kuumia kiistoja monissa maissa, ei vähiten omassani. Mutta jos jätämme metsiin ja maaperään liittyvät toimet tekemättä tai raportoimme päästöt puutteellisesti, nostamme ilmaston suojelun hintaa kokonaisuutena. Esimerkiksi turvemaita ei pitäisi raivata pelloiksi. Meillä Suomessa ei pitäisi avohakata ojitetuille soille kasvatettuja metsiä. Metsähakkuiden yhteydessä kantoja ei pitäisi kiskoa maasta poltettavaksi, koska näillä kaikilla toimilla siirretään hiiltä maasta ilmaan.